päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

eli neljän kuukauden ilmaistyötä käykö tässä niin että kun kaupan kassalla on kolmekymmentä kassatyötekijää kymmenen on palkattomassa työssä tai onko työn edellytyksenä jatkossa neljän kuukauden ilmainen työ kysynkin ministeri lindströmiltä miten käy työn arvostuksen kun palkattoman työn määrä lisääntyy ja millä ihmiset ostavat ruokansa ja maksavat laskunsa ilmaistyön aikana
arvoisa herra puhemies hyvä että kysytte tätä asiaa tämähän on on lähtenyt siis siitä työllisyyspaketista yhtenä osana ja aivan väärin ymmärrettynä kuten edustajan kysymys osoittaa ei ole kysymys mistään neljän kuukauden ajasta minä olen puhunut itse mieluummin viikoista kuin kuukausista se on työn hakemisen uusi muoto idea jota yhdessä muun muassa kanssa kehitetään ja se malli joka tämän vuoden aikana sitten tehdään toivottavasti saadaan aikaiseksi niin että päästään kokeilemaan ja kokeilun jälkeen sitten tehdään johtopäätökset siitä toimiiko se vai eikö se toimi siis kyseessä ei ole mikään pakkotyö ilmaistyö se on vapaaehtoista se on työn hakemisen uusi muoto
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

arvoisa puhemies työttömät eivät valitettavasti huokaisseet helpotuksesta tästä vastauksesta käytännössä tässä voi käydä niin että työnantaja ei palkkaa ilman tätä ilmaistyökokeilua ja näin ollen tässä voi käydä niin kuitenkin nostan esille huolen nuorten kasvavasta pitkäaikaistyöttömyydestä työttömyysjaksot ovat pitkittyneet lyhyessä ajassa jopa viidellä kuukaudella lähes puoleentoista vuoteen joka kolmas alle kolmekymmentä vuotiaista nuorista työttömistä ei ole ollut koskaan varsinaisessa työssä ei siis koskaan nuoret työttömät haluavat kuitenkin tehdä työtä oikeastaan mitä työtä tahansa ja yhdeksän kymmenestä hakee aktiivisesti työtä tämän kertoo tuore taloustutkimus kysynkin ministeriltä kun perussuomalaisten puheenjohtaja soini on todennut että työmies on palkkansa ansainnut niin miksi juuri te perussuomalaisten työministeri haluatte opettaa nuorelle sukupolvelle ilmaistyön periaatteet

herra puhemies koetan olla provosoitumatta tästä kysymyksestä te totesitte että voi käydä niin minä toivoisin että te ette levitä sellaista tietoa että hallitus olisi ajamassa joitain ilmaistyömarkkinoita suomeen semmoista ei olla ajamassa siitä osoituksena olen käynyt hyvin rakentavia keskusteluja liittojen ihmisten kanssa olen kuullut ne huolet mitä sieltä on tullut viimeksi tänään pro liitto aamulla oli luonani ja me kävimme tästä asiasta ja rakentavan keskustelun tiedän ne huolet ja ne huolet otetaan huomioon kun tätä mallia rakennetaan siis ne otetaan huomioon kun mallia rakennetaan me tiedämme että työnäyte ei sovellu ihan kaikille mutta joillekin se voi olla hyvä väylä työelämään me tiedämme sen vasta sen jälkeen kun me kokeilemme asiaa tämä on vapaaehtoinen ei tule sanktioita eli älkää nyt hyvänen aika levittäkö ihan väärää tietoa

jos katsomme mitä työvoimapolitiikassa on tapahtunut niin palkkatuetun työn osuus on laskenut lähes neljäkymmentä prosenttia samaan aikaan sellaisten ei työsuhteisten toimien määrä on kasvanut esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa lähes kaksikymmentä prosenttia ja nyt on käymässä niin että se mikä ennen tehtiin palkalla on siirtymässä kuntoutuksen puolelle

työstä pitää aina maksaa palkka työehtosopimuksen mukainen palkka se se on aivan selvä asia emmekä me ole luomassa mitään sellaista halpatyömarkkinoiden mallia minä ymmärrän että näihin asioihin kohdistuu huolia ja kuten sanoin nämä huolet otetaan huomioon kun muun muassa viedään eteenpäin

arvoisa rouva puhemies hyviä

ministeriltä olisin kysynyt sitä periaatteellista näkökulmaa siihen missä kulkee sen ilmaisen työnäytteen raja te puhuitte mieluummin viikoista nyt olisin halunnut tavallaan kysyä tässä mitä todellakin olette ajatelleet kun olette tämän hankkeen käynnistäneet puhutaanko viikoista päivistä millä lailla me voimme sitten puhua tälle kansalle että kysymys on mahdollisuudesta työntekijöille ei työnantajille ketjuttaa niin että on edelleen näitä jotka tekevät työnäytteitä ja sen lisäksi tulee pitkä koeaika tähän jatkoksi jolloin ihmiset ovat hirrestä hirteen siirtymässä eivätkä saa työsopimusta joka on toistaiseksi voimassa

arvoisa herra puhemies nämä ovat juuri niitä huolia jotka liitot ovat tuoneet esille ja on hyvä että ovat tuoneet esille me tiedämme että voi olla semmoinen mahdollisuus että tällaisia riskejä on kuten ketjuttaminen sen takia kun tätä mallia nyt tässä valmistellaan nämä koetetaan rakentaa niin että tämmöinen estetään tämä aika lähti siis tästä sitran esittämästä mallista siellä oli käytetty esimerkkinä että se voisi olla neljä kuukautta siis sitran mallissa

arvoisa arvoisa herra puhemies oli se neljä kuukautta kolme kuukautta tai neljä viikkoa niin kyllä tälle teidän hankkeellenne löytyy kriitikkoja eräskin totesi että täyden päivän teettäminen jo ammattitaitonsa todistaneella on pirullista peliä tällainen meno syö sekä ihmiset että heidän sielunsa

nyt koko hallituksen strategia koko hallituksen työllisyystavoite lepää lepää tämän kilpailukykysopimuksen varassa tänään on uutisoitu että pro on kertonut että tämä teidän tapaamisenne ei vielä poistanut niitä pilviä kilpailukykysopimuksen tieltä jotka te olette sinne kasanneet kertokaa mitä järkeä on vaarantaa laaja työmarkkinaratkaisu ja viedä eteenpäin sellaista hanketta joka oli teidän periaatteenne vastaista vielä ennen vaaleja mitä järkeä tässä on

arvoisa herra puhemies edustaja lindtman korjataanpa nyt hieman ei pakoteta ketään yhtään mihinkään tämä on vapaaehtoinen ihminen omasta suostumuksestaan menee antamaan sen näytteen potentiaaliselle työnantajalle hän voi antaa siinä näytteen siitä onko hänen asenteensa kunnossa ja näin poispäin eli ei pakoteta ketään te puhutte jostain semmoisesta asiasta siis tämä idea on tullut nyt tämä on tuore idea jota kehitellään itsekin olen totta kai huolissani kilpailukykysopimuksesta kuten kuvittelisin että koko eduskunta myös sdp on varmaan huolissaan siitä niin minäkin sen takia minä tapaan näitä osapuolia naamatusten enkä julkisuuden kautta että meiltä hälvenevät nämä epäluulot ja me kerromme mitä me olemme tekemässä tämänaamuinen tapaaminen pro liiton kanssa oli minun mielestäni rakentava he kertoivat mitkä ovat heidän huolensa ja me kerroimme heille mitä mitä me ajattelemme asioista naamatusten

arvoisa puhemies on toki hienoa että sosialidemokraattinen puolue lainaa niin paljon soinia ne ovat parhaita asioita mitä olen kuullut teidän täällä sanovan

ihmettelen kovasti miksi te jatkuvasti puhutte tämmöisiä ikään kuin erikoisia väitteitä näiden varsinaisten kysymystenne ohessa tässä avauspuheenvuorossa tuli että hyvätuloisia on kannustettu verohelpotuksilla mistähän tässä oli kysymys sen haluaisin kuulla ehkä jatkossa kuitenkin mennään itse tähän kysymykseen kysymyksessä on siis kokeilu niin kuin ministeri on täällä moneen kertaan todennut todennut minä itse aloitin työurani aikanaan puolustusministeriössä harjoittelijana lajittelemalla postia mikä kuuden kuukauden jälkeen johti sitten siihen että sain vakituisen tai ei vakituista mutta kuitenkin aidon työsopimuksen sain todellisen määräaikaisuuden täysillä normaaleilla ehdoilla onko idea siis sama tässä teidän kokeilussanne onko siinä päätetty edes kuinka pitkiä nämä tulevat olemaan onko kenenkään pakko osallistua tähän kokeiluun

arvoisa herra puhemies vielä kerran malli on vasta rakenteilla ja tiedetään sen sisältö vasta varmaan tämän vuoden puolella ja sitten tehdään päätös siitä määräaikaisesta kokeilusta siis ensiksi rakennetaan malli jos sellainen on rakennettavissa jos näyttää sille että siitä ei tule mitään niin emmehän me rupea päätä hakkaamaan seinään edustaja uotila kyseessä on uusi työn hakemisen malli idea jota nyt vasta kehitellään ja te te olette ampumassa sen alas ennen kuin me tiedämme sen sisällöstä yhtään mitään minun mielestäni on aika käsittämätöntä tuommoinen kommentointi ottakaa nyt ihan rauhallisesti ensiksi tehdään malli yhdessä ja sen jälkeen päätetään lähdetäänkö kokeilemaan

arvoisa herra puhemies ymmärrän hyvin työnantajien tarpeen kokeilla ja testata työntekijöiden asennetta soveltuvuutta ja muuten sopivuutta työtehtävään sitä varten meillä on hyvin toimiva koeaika

löytyy aina joku toinen epätoivoisempi joka vapaaehtoisesti menee ilmaiseksi töihin toivon että tässä valmistelussa pidetään huoli ettei näin pääse käymään
arvoisa herra puhemies kiitoksia edustaja järviselle ihan rakentavasta puheenvuorosta työnäyte on siis se idea tässä mitä ollaan pohdittu se poikkeaa siinä että ne sopijaosapuolet ovat tässä potentiaalinen työantaja ja työntekijä joka haluaa mennä antamaan sen näytteen se ei ole te toimisto mikä sopii yhtään mitään sen

voin hälventää tämä on näyte tämä on uusi idea ja se perustuu todellakin vapaaehtoisuuteen ei tässä olla rakentamassa mitään semmoista pakkoa että siitä tulisi sitten sanktioita myöhemmin ainakin tämän hallituksen osalta sen uskallan luvata mutta seuraavasta

herra puhemies huoli nuorisotyöttömyydestä on varmasti meille kaikille yhteinen mutta aivan samalla tavalla kuin ennalta ehkäisty sairaus on kaikista halvin sairaus niin ennalta ehkäisty nuorisotyöttömyys on halvin asia sen takia halusin vähän laajentaa tätä näkökulmaa meidän peruskoulun puolelle nimittäin sitä kautta jos me saamme yhä harvemman nuoren sille polulle että me tarvitsisimme etsivää nuorisotyötä me voimme kohdentaa varoja oikealla tavalla opetusministeriltä kysyisinkin minkälaisia suunnitelmia teillä kenties on tai tulisiko harkita että tuommoisia työelämän pelisääntöjä kykyä hakea työtä ja oppia mitä se työnteko olisi olisi entistä enemmän meidän peruskoulussa jo tarjolla tällä hetkellähän meillä on tet jaksoja mutta ainakin minun täytyy tunnustaa että silloin kun itse viisitoista vuotiaana tet jaksolla olin niin aika väärin perustein lähdin

arvoisa puhemies koulumaailma on muuttunut vahvasti viimeisten vuosikymmenten ja vuosien aikana uudet opetussuunnitelmien perusteet otetaan perusopetuksessa käyttöön ensi syksystä alkaen ja se on iso iso muutos siellä korostuvat kyllä voimakkaasti myös esimerkiksi työelämätaidot ja kiinnittyminen sitten myöhemmin ympäröivään yhteiskuntaan ja työelämään ja ne laajat valmiudet tämä nuorten syrjäytyminen teemana on hyvin tärkeä siitä syystä itse ajattelen että meidän pitää pystyä kaikilla asteilla kaikkina ikäkausina vaikuttamaan siihen että syrjäytymiskehitys saadaan pysäytettyä jo varhaisessa vaiheessa jo siellä varhaiskasvatuksessa jo jo sitä ennen neuvolatoiminnan kautta ja niin edelleen näihin asioihin on tärkeä kiinnittää huomiota hallituksella on useita sellaisia hankkeita ja kokonaisuuksia menossa jotka tätä teemaa toivottavasti helpottavat muun muassa lapsi ja perhepolitiikan muutosohjelma ja

arvoisa puhemies vaikka tätä kuinka yritetään kätkeä kokeilun tällaisen uuden idean ja hyvän tarkoituksen viittaan niin kyllä tämä on erittäin radikaalia kovaa tämmöinen periaatteellinen kysymys veikko lavi veikko lavi lauloi aikoinaan siitä kuinka aamulla satamaan menivät nuoret miehet odottamaan kenellä kävi tuuri kuka kutsuttiin purkamaan laivaa mutta silloinkin se jota onni potkaisi sai palkan siitä päivästä kun hän sai sen työpaikan nytten ette ole varmaan miettineet ensinnäkään näitä mikä on tällaisen

joka ei ole työsuhde olevan turva siellä työpaikalla ja niin edelleen ja entäs jos sitten joku avoin työpaikka on ja tulee monta innokasta vapaaehtoista pyrkimään siihen työnäytteen antamiseen niin miten veikko lavin laulun sanoin se valinta silloin tehdään kyllä nyt tässä tilanteessa vetoan pääministeriin kun on sopimusneuvottelut käynnissä tämä on ihan turha

arvoisa herra puhemies edustaja uotila näissä keskusteluissa joita on on käyty liittojen kanssa ja tänäänkin on tuotu esille huolet muun muun muassa tästä vakuutusturvasta ja sitten tietenkin työturvallisuudesta ja siitä että eihän tämä työnäyteidea sovi ihan joka alalle on esimerkiksi hoitoala jossa jossa ei kannata ottaa tämmöisiä riskejä nämä ovat juuri niitä syitä minkä takia ollaan tavattu nämä osapuolet ja saatu se palaute jonka pohjalta sitä ideaa lähdetään viemään eteenpäin sitten tämä toinen kommentti eikö eikö nytkin ole niin että kun useampi ihminen hakee töitä niin työnantaja valitsee siitä itselleen sopivimman ja parhaimman

arvoisa herra puhemies kokoomuksen työlinja näkyy hyvin siinä että hallituksen mielestä työ kuin työ josta maksetaan sopimusten ja lakien mukainen palkka olkoon määräaikainen tai olkoon koulutusta vastaamaton työ on parempi kuin ei työtä ollenkaan tämä jälkimmäinen vaihtoehto valitettavasti on usein se vaihtoehto nuorten kohdalla sen vuoksi ovat nämä hallituksen erilaiset pyrkimykset työllisyyden edistämiseksi joissa on ollut kyse siitä että työttömyysturvaa voidaan käyttää starttirahaksi

määräaikaisten työsuhteiden helpottamisesta tai nyt esillä olevasta kokeilusta ne kaikki tähtäävät siihen että parempi on jokin työ kuin ei työtä ollenkaan keskeinen keino on kuitenkin tämä kilpailukykysopimus joka on aika vaikeassa vaiheessa ja sillähän pyritään talouden kasvuun ja sitä kautta työpaikkojen syntymiseen kysyn pääministeriltä miltä tällä hetkellä näyttää

arvoisa herra puhemies tällä hetkellä pallo on työmarkkinajärjestöillä työnantajajärjestöillä ja ja työntekijäjärjestöillä uskoni siihen että sopimus syntyy on kova ja ja minä uskon että tässä on koko ajan vahvistunut se viesti ja ymmärrys ja usko siihen että juuri tätä suomessa tarvitaan uskon että että maaliin päästään nyt meidän pitäisi kaikkien pysyä maltillisina ja olla provosoitumatta ja tuetaan kaikin keinoin jokainen

eilen julkistetun tutkimuksen mukaan nuorten työttömien työttömyysjaksot ovat pidentyneet vuoden aikana lähes puoli vuotta yksi syy tähän on varmasti se että nuoret joutuvat odottamaan työvoimatoimistossa jopa yli puoli vuotta ennen kuin pääsevät pääsevät asioimaan asiantuntijan kanssa puoli vuotta on nuorelle kyllä ihan liian pitkä aika lisäksi yhdellä työntekijällä voi työvoimatoimistossa olla jopa tuhat asiakasta miten hän voi auttaa silloin yksilöä joka tarvitsee apua työvoimatoimistosta minulle jatkuvasti kerrotaan että heillä on ihan liian vähän työntekijöitä nuorten oikea aikaiseen kohtaamiseen te toimistojen tilanne on katastrofaalinen monessa paikassa kysynkin ministeriltä mitä te aiotte tehdä tämän työvoimatoimistojen tilanteen helpottamiseksi niin että nuoret saisivat oikea aikaista ohjausta ja tukea tässä vaativassa elämäntilanteessaan

puhemies tämä on hyvä kysymys ja on totta kai myönnettävä että ne resurssit ovat tiukat samaan aikaan ollaan tekemässä näitä isoja muutoksia muun muassa tuonne aluehallintoon itsehallintoalueisiin ja näin poispäin eli missä te toimistot jatkossa ja missä ely puoli tämän takia olen jatkuvasti ollut yhteydessä sekä te toimiston että ely puolen johtoon olemme käyneet hyviä keskusteluja ja myös kentän ihmisiin jotka tekevät tätä työtä tapaan heitä ja kuulen miten he näkevät tämän tilanteen tietysti tämä tilanne on erittäin vakava mutta ei niin synkkä ettei jotain positiivistakin löydy itse pidän tätä viime hallituskaudella aloitettua nuorten yhteiskuntatakuuseen liittyvää ohjaavaa toimintaa hyvänä esimerkkinä siitä mikä toimii eli ne nuoret saavat sitä henkilökohtaista palvelua tämä on minun mielestäni hyvää toimintaa ja tätä kehitetään jatkuvasti koska tämä oikeasti toimii nuoret eivät tiedä mistä he hakevat apua ja tämä ohjaava toiminta on hyvä vastaus siihen

olisitte saamassa kilpailukykysopimusta maaliin mutta kaikkihan me tiedämme että sitä tuskin tulee ellei hallitus toteuta pieni ja keskituloisille suunnattuja verohelpotuksia olette leikanneet hyvin paljon tavallisilta pienituloisilta työssä käyviltä ihmisiltä erityisesti julkisen sektorin naisvaltaisilta aloilta esimerkiksi kirjastonhoitajat ja päiväkotien työntekijät menettävät tuhansia euroja vuodessa niiden maksujen ja leikkausten johdosta joita te suuntaatte näille ihmisille kysynkin tässä nyt teiltä oletteko siis päätymässä siihen että voitte helpottaa julkisen sektorin työllisyyttä ja tavallisten työssä käyvien ihmisten pärjäämistä sillä että tulette vastaan suuntaamalla

ensinnäkin pieni ja keskituloisten verotusta on jo tämän vuoden alusta helpotettu neljänsadanviidenkymmenen miljoonan euron verohelpotuksella tämä meillä tahtoo aina aina unohtua tähän yhteiskuntasopimuskokonaisuuteen kuuluu se että jos tämä menee hyvin maaliin ja me saamme sille riittävän kattavuuden niin silloin siellä on myöskin mahdollisuus hallituksen käyttää sitten veronkevennystä jos tämä menee nyt suunnitellun mukaisesti maaliin niin kyllä me pääsemme myöskin sitä käyttämään mutta jos tuo yhteiskuntasopimus jää vajaaksi

se murentaa totta kai sitä lopputulosta sieltä myöskin nyt on tärkeintä se että kaikki teemme kaikkemme sen eteen että yhteiskuntasopimus saadaan solmittua kattavasti ja sen jälkeen pystymme sitten myöskin käyttämään sitä porkkanaa minkä hallitus on näille neuvotteluille asettanut ja se on nimenomaan veronkevennykset ja ja sitä kautta kompensoidaan näitä maksujen

arvoisa herra puhemies kyllä tämä keskustelu on osoittanut että suomea viedään väärään suuntaan tästä ilmaistyöstä sen verran että meillä on jo nyt olemassa koeaika josta maksetaan palkka

saattaa tulla pakottava siksi koska työnantajat saattavat edellyttää tätä palkatonta työkokeilua ennen koeaikaa ja on äärettömän huolestuttava haluan yleisesti tuoda esille että työttömät ovat työhaluisia kuten toin jo aikaisemmin esille ja nyt pitäisi nimenomaan auttaa näitä ihmisiä pääsemään töihin ja nimenomaan sellaisiin töihin joista ihmiset saavat palkkaa

arvoisa herra puhemies ensiksi pitäisi olla jotain jota perua eli rakennetaan nyt se malli kaikessa rauhassa ja ja katsotaan sitten perutaanko jos ei peruta sitten kokeillaan ja kokeilun jälkeen katsotaan perutaanko ja sitten tehdään johtopäätöksiä oliko tämä hyvä vai ei minä ymmärrän tämän huolen ja kuten olen moneen kertaan sanonut nämä huolet otetaan huomioon kun valmistellaan sitä työnäytekokeilua se ei ole ilmaistyökokeilu se on työnäytekokeilu työn hakemisen uusi muoto sen minkä muotoinen se sitten tulee olemaan tämä vuosi näyttää sen jälkeen mennään eteenpäin ja katsotaan tuleeko siitä oikeasti semmoinen vakava vaihtoehto työn hakemisena mutta ei kannata pelotella ihmisiä ilmaistyöllä semmoista me emme ole tässä rakentamassa

arvoisa puhemies äskeisessä tiedotustilaisuudessa pääministeri sipilä te lanseerasitte sloganin yhteiskuntavastuu perusarvoksi aiotteko te nyt ottaa itseänne niskasta kiinni kun tähän asti omistajaohjauksesta ei ole ollut tietoa esimerkiksi postissa ei ainakaan työntekijöitten ja asiakkaitten kannalta ja kun omistajamuutokset joita nyt aiotaan tehdä mahdollistavat juuri juuri postin pilkkomisen pilkkomisen minkä te aiemmin olette jyrkästi kieltäneet toisena lupauksena te sanoitte että jatkossa verot maksetaan siihen maahan missä tulos tehdään kuinka te voitte taata tämän että tämä toteutuu kun sitä tulosta voidaan mitata monella tapaa ja arvioida esimerkiksi työntekijämäärien ja myyntiorganisaation suhteen

arvoisa puhemies tätä äskeistä keskustelua kun kuuntelin niin ei ole ihme että suomi on uudistamatta mitä me haemme tällä ilmaisulla taseet töihin ja tällä omistajaohjauspolitiikan muutoksella yllätys yllätys kaikille teille ennakko odotuksista huolimatta taseet töihin ei minulle ole koko aikana tarkoittanut sitä että valtion omistus pistetään lihoiksi ja budjetin tilkkeeksi vaan me haemme aitoa arvonnousua ja arvonnousua voidaan käyttää myöskin uuden luomiseen

tätä mahdollisuutta hyödyntämällä posti pystyy kasvamaan ja kehittymään jatkossa ja suuntaamaan toimintaa myöskin kasvualueille koska tämä perusliiketoiminta kirjejakelu supistuu noin kymmenen prosentin vuotuista vauhtia

arvoisa puhemies ministeri stubb te sanoitte äskettäin että tämä hallitus on harjoittanut historian kokoomuslaisinta politiikkaa ministeri stubb te te olitte aivan oikeassa ja yksinkertainen kysymys pääministerille oletteko samaa mieltä

puhemies edustaja mustajärvi te tietenkin voitte irtaantua edellisen hallituksen toimista koska ette ollut eduskuntaryhmän jäsenenä viime kaudella kun viime kaudella lahdattiin valtion omistusta kolmen pilkku kolmen miljardin euron edestä budjetin tilkkeeksi nyt tarkoituksena on käyttää valtion tasetta yhtiöomistusta siihen että saadaan arvoa nostettua ja käytettyä arvonnousua myöskin uuden luomiseen minä en usko siihen siihen teidän tosiasiaanne että vain kekkonen tiesi mitä uutta kannattaa valtion perustaa vaan minä uskon että tämä nykyinenkin sukupolvi voisi keksiä jotakin uutta ja uudesta esimerkkinä on se että että alustataloudessa meillä on paljon sellaisia mahdollisuuksia joissa valtio voi olla uuden mahdollistajana uuden yritystoiminnan mahdollistajana ja samalla me saamme saamme viimeinkin tietojärjestelmät kuntoon sote sote alueilla tekemällä kunnollisen palveluväylän ja sen alla tarvittavan

arvoisa puhemies arvoisa pääministeri hiljakkoin julkistitte omia näkemyksiänne omistajapolitiikasta niihin täytyy huolella perehtyä ja varmaan voidaan ensi viikon tiistaina palata yksityiskohtiin tarkemmin haluaisin kuitenkin todeta että me me olemme valmistelleet sinivalkoisen omistamisen ohjelman johonka olette myöskin varmaan voinut etukäteen tutustua ja jossa korostetaan sitä että kaikki ei voi olla kaupan ja että tarvitaan valtioenemmistöistä omistajuutta ja aktiivista omistajuutta me tarvitsemme sitä myös elinkeinorakenteen muuttamiseksi mutta me tarvitsemme sitä myöskin sen takia että tästä maasta ei tule tytäryhtiötalous että myös valtio omistajuus voi vaikuttaa siihen ja että ollaan aktiivisia niissä yhtiöissä joissa ollaan mukana ja on strategisia intressejä suomella ja valtiolla pitää hyvässä kunnossa ja vahvalla omistuksella eräitä yhtiöitä jotka liittyvät turvallisuuteen huoltovarmuuteen energiatuotantoon ja niin poispäin tässä mielessä tähän teidän ehdotukseenne liittyvästä kehittämisyhtiöstä minun huoleni on nyt se tuleeko siitä itse asiassa myyntiyhtiö eikä kehittämisyhtiö tässä pitää olla nyt tosi tarkka että sitä käytetään oikealla tavalla ja lopuksi kysyisin miten suhtaudutte siihen meidän erääseen

joudun valitettavasti toteamaan että meillä ovat nämä aikarajat yritetään pysyä niissä ja nyt

arvoisa herra puhemies tuo mitä aluksi totesitte oli kyllä aika tarkkaan ja suoraan sieltä juuri julkistetusta ohjelmasta eli juuri näin haluamme vahvistaa valtion omistajaroolia mutta myöskin hyväksymme sen että muutokseen tarvitaan rohkeutta ja muutosta ei tapahdu ilman että jostakin myöskin luovutaan mutta jos jostakin luovutaan niin sitä sitä vapautunutta pääomaa voidaan käyttää uuden rakentamiseen olen lukenut teidän julkistamanne ohjelman ja löydän sieltä kyllä yhtymäkohtia esimerkiksi tämä parlamentaarinen elin jolla varmistetaan se että tähän tulee pitkäjänteinen sitoutuminen yli vaalikausien oli myöskin hallituksen tavoitteena ja ja sen sinne rakensimme siitä mistä esititte huolia koskien tuota kehitysyhtiöroolia siinä kehitysyhtiössä on tarkoitus

pääministeri vastasi liki samassa mitassa noin ajallisesti nyt vielä pyydän että pysyisimme suurin piirtein siinä minuutissa aika tarkastikin itse asiassa

arvoisa herra puhemies omistussuhteisiin on perusteltua harkita muutoksia jos näin kyetään paremmin tukemaan uusien alojen nousua ja vahvistamaan suomalaista osaamista tämän takia minä suhtaudun varovaisen myönteisesti hallituksen esityksiin ehkä pois lukien tuon postin omistusrajan pudottamisen ja kenties myöhemmän pörssiin listautumisen

koska nämä kaikki ovat nyt aika uusia ryhmäkokouksen aikana tulleita tietoja niin voisitteko vielä hieman avata sitä kehitysyhtiön merkitystä logiikkaa ja ehkä juuri tätä yhtä huolta mikä meistä kaikista nousee että ei kai tässä vain olla myyntikuntoon valmistelemassa osittain jo vastasitte mutta voitteko hieman jatkaa tästä asiasta

antaa tällä selkeän viestin että haluamme pitää jatkossakin siirtoverkot olivatpa ne sitten sähkönsiirtoverkkoja tai kaasunsiirtoverkkoja valtion omistuksessa ja ja erityistehtävänä mitä tulee tähän kehitysyhtiöön niin niin sen alla olevia yrityksiä kehitetään ja niille jokaiselle laaditaan erikseen kehittämisen suunnitelma se ei tarkoita välttämättä sitä että että omistusta myytäisiin kehittyminen omistusrakenteessa voi tapahtua myöskin sitä kautta että kaksi yhtiötä menee yhteen ja se toinen voi tulla tulla ulkopuolelta me haemme nyt vauhtia tähän

arvoisa herra puhemies nyt tuntuu kyllä siltä että suomalainen omistajuus on hyvissä ja vakaissa käsissä uudistumiskyky on tärkein asia tässä omistajaohjauksessa mutta toki kansalaisia on huolestuttanut moni muukin asia valtionyhtiöissämme se maksetaanko tulos siihen maahan missä se on syntynyt ja jotenkin kansalaisia myös risoo se että että pomoilla tuntuu välillä olevan ahneutta aika lailla liiaksi onko näihin asioihin tulossa muutosta

minä totean tässä yhteydessä että tähän teemaan palataan ensi viikolla erillisen pääministerin ilmoituksen perusteella otamme nyt vielä pari kolme puheenvuoroa kaikkea sitä mitä ensi viikolla käsitellään ei ole tarkoitus varmaan tänä päivänä tässä käsitellä mutta nyt pääministeri
arvoisa herra puhemies tässä yhteydessä annamme myöskin vahvan viestin siitä että yritysten niin valtionyhtiöiden kuin muidenkin pitää kantaa yhteiskuntavastuuta yhteiskuntavastuun kantaminen lähtee siitä että ymmärrämme sen yhteyden että yritys pärjää sitä paremmin mitä paremmin ympäröivä yhteiskunta pärjää se vaatii myöskin sitä että

on hyvin vahva viesti markkinoille siitä että valtionyhtiöt näyttävät tässä esimerkkiä siitä että tämä on väärä paikka palkita

myönnän vielä edustaja lehdelle puheenvuoron sitten puheenvuoro ensimmäiselle
arvoisa herra puhemies pääministerin esittämä strategia mielestäni on ihan oikea mutta taktisesti ehkä ei ole sen aika sen takia että korkomarkkinat suosivat lainanottajaa suomen valtio saa edelleenkin kymmenvuotista lainaa todennäköisesti alle prosentin korolla pitkässä juoksussa uuden teollisen ja yritystoiminnan käynnistäminen esimerkiksi tekesin kehittämien ajatusten pohjalta voisi olla kansantaloudellisesti kaikista tuottavinta mutta kehys onko se este ettemme voi ottaa investointeihin lainaa käsittelevätkö euroopan neuvosto ja säännöt aina kaiken lainan kulutusluottona eivätkä ota huomioon sitä että investointi on myös omaisuutta

arvoisa puhemies se on totta että korot ovat nyt alhaalla ja tätä työkaluakin pitäisi pitäisi tehokkaasti käyttää esimerkiksi solidiumissahan tätä pystytään käyttämään solidiumin pääomittamisessa ja tämä on yksi mahdollisuus siellä tässä tulee nyt yksi työkalu lisää olemassa olevaan yhtiökantaan ja erittäin poikkeuksellisesti erikseen harkiten pystymme menemään sitten sellaiseen uuteen joka joka mahdollistaa uutta yritystoimintaa esimerkkinä tämä moneen kertaan mainitsemani alustatalous ja minusta siinä valtio voi toimia myöskin mahdollistajana ja sitten käytetään näitä näitä muita työkaluja esimerkiksi finnveran valtuuksiahan me olemme merkittävästi lisänneet finnveralla on myöskin tämmöinen välirahoitustyökalu ja muutamilla yksityisillä toimijoilla on myöskin eu rahoituksen kautta näitä työkaluja käytössä mutta kehyssäännöt meillä ovat tiukat ja ja siellä ei paljon pelivaraa ole

tätä teidän esittämäänne organisaatiorakennetta solidiumiin jossa siis kaikki yhtiöt ovat ennestään jo täysin myyntivaltuuksin ja sitten katsotaan tätä kehitysyhtiötä jossa on liuta muita yrityksiä te sanoitte äsken että kehittäminen ei välttämättä tarkoita myymistä mutta jos ajatellaan että myydään te perustelette myymistä sillä että se tuottaa jotain uutta lisäarvoa entäpä jos tämä sijoitus epäonnistuu mihin tilanteeseen sitten joudutaan

arvoisa puhemies olisiko vastaus tuohon että no ei tehdä mitään ja ja eletään tässä tilanteessa jossa valtiontalous on viisi kuusi miljardia alijäämäinen kyllä meidän pitää myöskin olla rohkeita ja ja tehdä valtion omistuksella sellaisia liikkeitä joilla mahdollistetaan uutta liiketoimintaa tämä esimerkkinä käyttämäni terveydenhuollon tietojärjestelmän palveluväylä ja siihen liittyvä tieto on esimerkki siitä että meidän pitää tehdä se joka tapauksessa se mahdollistaa uutta yritystoimintaa sen ympärille ja se on myöskin keskeisessä roolissa siinä kun katsotaan tämän suuren uudistuksen kustannusvaikutuksia ja kestävyysvajeen taklaamista eli on kolmen miljoonan säästötavoite pitkässä juoksussa verrattuna kestävyysvaje uraan se on merkittävässä roolissa myöskin siinä kun ollaan yritystoiminnassa niin myöskin valtion omistuksessa riskit ovat toteutuneet mutta pääsääntöisesti valtion omistus tuottaa jatkuvasti tulovirtaa valtion budjettiin ja se tulee

hallitusta on moitittu naisten työmarkkina aseman heikentämisestä ja esitystensä sukupuolivaikutusten arvioinnin laiminlyömisestä siksi hallituksen uusi tasa arvo ohjelma onkin erittäin tervetullut ohjelma sisältää hyviä tavoitteita ja keinoja joita myös me vihreät voimme kannattaa tällä ohjelmalla hallitus sitoutuu muun muassa arvioimaan oman toimintansa sukupuolivaikutuksia myös budjettien osalta ohjelmassa on myös tervetulleita uusia avauksia kuten miesten terveyden ja isien vanhemmuuden tukeminen tasa arvo palvelee kaikkia se ei ole keneltäkään pois valitettavasti ohjelmassa esitetyt keinot eivät ole yhtä rohkeita esimerkiksi perhevapaisiin ei esitetä isien vanhemmuutta ja äitien työllisyyttä edistäviä muutoksia kysynkin miksei tasa arvo ohjelmassa ole rakenteellisia uudistuksia esimerkiksi perhevapaiden käytön tasa arvoisen jakautumisen edistämiseksi

arvoisa herra puhemies hallituksen tasa arvo ohjelma on rakennettu hallituksen strategisen hallitusohjelman rakenteen mukaisesti ensinnäkin ovat pitkän aikavälin tavoitteet vaalikauden tavoitteet ja sitten kolmekymmentä konkreettista toimenpide esitystä siitä miten tällä vaalikaudella hallitus omilla toimillaan edistää niin miesten ja naisten välistä tasa arvoa kuin ylipäätänsä yhdenvertaisuutta tässä yhteiskunnassa no sitten tullaan asiaan joka on realismia tänne on kirjoitettu näkyviin ne konkreettiset toimet joihin yksi ministeriöt ovat sitoutuneet ja jotka kaksi ovat toteutettavissa sen euroresurssin puitteissa joka meillä käytössä on perhevapaiden osalta on edellytyksiä lisätä esimerkiksi perheiden valinnanvapautta mutta esimerkiksi isien osuuden merkittävä lisääminen

arvoisa puhemies suomi on tasa arvon edelläkävijöitä maailmassa mutta on meilläkin omat ongelmamme ehkä hävettävin niistä on naisiin kohdistuva väkivalta josta suomi on saanut moitteita sekä ykn ihmisoikeusneuvostolta että euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetulta tasa arvo ohjelman ainoa taloudellinen panostus on kahden miljoonan euron lisäys turvakotien rahoitukseen se on toki tervetullut mutta viime vuosina on suljettu niin paljon turvakotipaikkoja että kaksi miljoonaa on vain ensiapua lähisuhdeväkivalta on suomessa edelleen tabu josta on vaikea keskustella avoimesti apua tarvitsevat sekä uhrit että tekijät sukupuolesta riippumatta kansallisten uhritutkimusten mukaan naisista seitsemäntoista ja miehistä kuusitoista prosenttia on kokenut parisuhteessaan fyysistä väkivaltaa tai sillä uhkailua kysynkin miten hallitus turvaa kahdella miljoonalla turvakotipalveluiden saatavuuden kaikille perheväkivallan uhreille sekä tukipalvelut väkivaltaisuutensa kanssa kamppaileville puolisoille sukupuolesta riippumatta arvoisa

herra puhemies suomi on sitoutunut niin sanotun istanbulin sopimuksen toimeenpanoon meillä ja se tarkoittaa konkreettisesti ensi ja turvakotipaikkojen määrää jossa me olemme merkittävästi takamatkalla se on myönnettävä mutta hallitus on sitoutunut kahteen miljoonaan euroon omissa kehyksissään hallitusohjelmasta lähtien kaksi miljoonaa euroa joka vuosi tällä resurssilisäyksellä joka siis on vaalikauden vaalikauden viimeisenä vuonna kahdeksan miljoonaa euroa nykytasoon nähden ei tulla saavuttamaan vielä ihan täyttä määrää turvakotipaikkoja tämän vaalikauden aikana mutta suunta on selkeä ja oikea toisekseen tärkeää on myös saada palveluja niille henkilöille jotka niitä tarvitsevat lähisuhdeväkivaltaan liittyen

se oma jaksaminen ja se oman elämäntilanteen ylläpitäminen mahdollistuvat niin hyvin kuin mahdollista tämä palvelupuoli on myös otettava tässä huomioon ei pelkästään laskettava näitä

arvoisa puhemies tasa arvo ohjelmasta tuntuu unohtuneen yksi tärkeä teema ihmiskauppa koko paperissa ei mainita sanallakaan tätä ongelmaa joka on alati kasvava ihmiskaupan torjunta vaatii määrätietoisia toimenpiteitä nyt hallituksella oli mahdollisuus osoittaa edes yhdellä lauseella että se on huolestunut ihmiskaupasta sellaista lausetta ei ollut samaan aikaan hallitus uudistaa ulkomaalaislakia ulkomaalaislakia niin että

hallitukselta miksi ihmiskauppa ei ole mukana tasa arvo ohjelmassa ja mihin konkreettisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä ihmiskaupan torjumiseksi

herra puhemies on monta muutakin lausetta jotka täältä puuttuvat syystä tai toisesta mutta väittämä siitä että hallitus ei olisi huolissaan tilanteesta joka on elävää elämää josta pitää voida puhua meillä on ihmisiä jotka ovat ihmiskaupan uhreja tämä tasa arvo ohjelma pitää sisällään myös

hallituksen esityksiä ja erityisesti herkissä asioissa se pitää ottaa vieläkin vakavammin koko lainsäädäntökokonaisuuden osalta johon edustaja viittasi ja joka valmistelussa on tässä vaiheessa sana sanasta siitä että se on otettava huomioon ja olennaistahan on se että ryhdytään toimenpiteisiin

puhemies tämä kysymys oli erittäin tärkeä ja kiitän puhemiestä että saan tähän ihan lyhyesti vastata ihmiskaupan uhrien tunnistaminen ja heidän asemansa tunnistaminen ja tiedostaminen on on äärettömän tärkeää ja nyt hallituksessa on erittäin tärkeätä kun tehdään näitä erityyppisiä muun muassa turvapaikanhakijoiden tilannetta parantavia tekijöitä ja ja asioita ja kehitetään näitä erilaisia ohjelmia eteenpäin liittyvätpä ne kotoutumiseen liittyvätpä ne erityyppisiin prosesseihin että me teemme yhteistyötä tiiviisti muun muassa eri järjestöjen kanssa joilla on sitä osaamista ja tietotaitoa siitä mutta myöskin lisätään sitä osaamista muun muassa sosiaalityön puolelle että siellä on rohkeutta ottaa nämä asiat esiin ja myöskin tiedostetaan ja nähdään ne

heihin kohdentaa näitä oikeita palveluja

puhemies hallituksen tasa arvo ohjelma on kokoelma hyviä aikeita mutta valitettavasti kun iso kuva puuttuu silloin puuttuu kyllä kaikki ja nyt on kyse työmarkkinoitten tasa arvosta suomalainen hyvinvointiyhteiskunta lepää korkean työllisyysasteen varassa ja siihen tarvitaan arvoisa hallitus niin naisten kuin miestenkin työ nyt teidän toimenpiteenne eivät kyllä luvalla sanoen edistä naisten etenkään nuorten naisten työssäkäyntiä ensinnä te olette rajanneet lasten päivähoito oikeutta olette romuttaneet subjektiivisen päivähoito oikeuden nyt te olette nostamassa päivähoitomaksuja tavalla joka johtaa siihen että monessa perheessä todella joudutaan valitsemaan onko varaa laittaa lasta päivähoitoon

puhemies vakavalla asialla kun ollaan niin ei ehkä pitäisi seuraavaa sanoa mutta sanon kuitenkin tämä kyselytunti alkoi sillä että edustajatoverinne aloitti että suomella on suunta johon ollaan maata viemässä nyt te aloititte oman kysymyksenne kun iso kuva puuttuu niin sitten tapahtuu niin näin ja noin jos esimerkiksi lukee tämän hallituksen tasa arvo ohjelman niin tähän on muuten kirjoitettu iso kuva se on tässä niillä resursseilla voimavaroilla osaamisella mitä tällä hallituksella on me pyrimme viemään tasa arvoa naisten ja miesten välillä tässä maassa eteenpäin toisekseen pidän erittäin arvokkaana sitä että osana tätä tasa arvo ohjelmaa on työmarkkinajärjestöjen samapalkkaisuusohjelma jossa on hyvin hyvin konkreettisia toimenpiteitä tälle vaalikaudelle ja jossa työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet siihen että yhdenvertaisuus työmarkkinoilla voi nykyistä paremmin toteutua naisen euro

hallituksen piiristä heräteltiin keskustelua perhevapaiden tasaisesta jakaumasta ja on sinänsä hyvä että isiä kannustetaan käyttämään perhevapaita mutta on huomattava että pakkokiintiöt esimerkiksi kotihoidon tuen osalta merkitsisivät sitä että perheiden valinnanvapautta kavennettaisiin ja niin äitien kuin itsensä toivomaa oikeutta ja mahdollisuutta pitkään perhevapaaseen kavennettaisiin ja heikennettäisiin viime vaalikaudella kristillisdemokraattien yhden ministerin ryhmä pystyi torjumaan torjumaan kotihoidon tukeen aiotut heikennykset nyt sitten varmistaisin hallitukselta lupaatteko säilyttää tämän nykyisen hyvän perheiden valinnanvapautta tukevan kotihoidon tukijärjestelmän joka mahdollistaa lapselle oikeuden

puhemies edustaja räsänen teillä on kokemus ministeriajalta ja te hyvin henkilökohtaisestikin varmaan tiedätte että ihan kaikkea sitä mitä ministeriössä tapahtuu ei välttämättä ole nyt ministerin tiedossa mutta tämän asian tiedän sosiaali ja terveysministeriössä ei olla valmistelemassa muutoksia nykyiseen kotihoidon tukijärjestelmään

arvoisa herra puhemies tuo hallituksen tasa arvo ohjelma oli erittäin odotettu ja kyllähän siellä on pitkä lista paitsi isoja teemoja myös erittäin konkreettisia toimenpiteitä lähisuhdeväkivallasta työelämän tasa arvokysymyksistä tasa arvosta koulumaailmassa ja urheilumaailmassa sekä miesten ja poikien terveyden edistämiseksi kun täällä tuli jo aikaisemmin esiin tämä työelämän tasa arvokysymys niin kyllähän nyt ensimmäistä kertaa myös tänne tasa arvo ohjelmaan on kirjoitettu tavoite siitä työnantajalle korvattavasta kahdentuhannenviidensadan euron palkkiosta missä vaiheessa se tulee voimaan sitten olisin vielä tarkemmin tuohon ohjelmaan kirjatusta palkkatasa arvo ohjelmasta sukupuolten välillä joka nyt laitetaan tänä vuonna alulle kolmivuotinen ohjelma minkälaisia konkreettisia toimenpiteitä siihen ohjelmaan on suunniteltu

tosiaan tämä kahdentuhannenviidensadan euron korvaus on valmistelussa ja toivomme että mahdollisimman pikaisesti totta kai nyt saamme sen sitten myöskin sieltä ministeriöstä eteenpäin näiden perhevapaiden kehittäminen tietenkin kokonaisuudessaan on ihan äärimmäisen tärkeää että löydämme niihin erityyppisiä vaihtoehtoja jotka sopivat sitten perheille mahdollisimman hyvin ja että että ne nimenomaan lisäävät sitä oikeudenmukaisuutta mutta myöskin että uskotaan ja luotetaan siihen että perheet itse myöskin tietävät mikä on kullekin perheelle kaikista paras vaihtoehto tähän nyt sitten ministeri rehula jo viittasikin että tähän kotihoidon tukeen muun muassa ei ole tulossa ministeriöstä nyt minkäänlaisia uusia avauksia

arvoisa puhemies minulle tämä hallituksen kauan odotettu tasa arvo ohjelma oli valtava pettymys

arvoisa puhemies lakia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ollaan hallitusohjelman mukaisesti uudistamassa hallitusohjelmassa sanotaan että avioerojen ja avoerojen yhteydessä turvataan lasten oikeus sekä äitiin että isään arvoisa ministeri missä vaiheessa tämä uudistustyö on ja miten etävanhempien epätasa arvoista tilannetta aiotaan parantaa

puhemies tämä on tosiaankin valmistelussa tuolla oikeusministeriössä ja uudistustarpeet arvioidaan kesään kaksituhattakuusitoista mennessä siellä on tietysti tarkasteltavia asioita tätä vuoroasumista koskevaa sääntelyä muun muassa lapsen kuulemista koskevaa sääntelyä tämä valmistelu tehdään työryhmätyönä kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattaseitsemäntoista minkä jälkeen se on sitten valmis tulemaan tänne eli se on prosessissa ja tulee tänne kuten on on luvattu tämä on varmaan se aikataulu sen jälkeen se tulee eduskuntaan asia on etenemässä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa puhemies

a pykälän muuttamiseksi jossa on kysymys kotita lousvähennyksen kehittämisestä voimassa olevan tuloverolain asianomaisen pykälän perusteella verovelvollinen voi vähentää kotitalouden siivous ja hoivapalveluista sekä käyttämässään asunnossa tai vapaa ajan asunnossa kunnossapidosta tai perusparannustöistä aiheutuneita kustannuksia tämän kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on tällä hetkellä kaksituhattaneljäsataa euroa vuodessa verohallinnon vuotta kaksituhattaneljätoista kuvaavien tilastojen perusteella kotitalousvähennystä käytti noin kolmesataakahdeksankymmentäkolmetuhatta henkilöä ja vähennysten kokonaismäärä oli kolmesataakuusikymmentäneljä miljoonaa euroa keskimääräinen kotitalousvähennys oli näin ollen noin yhdeksänsataaviisikymmentä euroa vuodessa asuntojen kunnossapidosta tai perusparannustyöstä aiheutuneiden kustannusten osuus kotitalousvähennyksestä on koko vähennysjärjestelmän voimassa ollessa ollut huomattavan suuri tätä niin sanotun remonttivähennyksen käyttöä on monesta syystä perusteltua pitää myönteisenä seikkana tärkeä remonttivähennyksen käyttöä tukeva näkökohta on vaikutus kansallisvarallisuuteen asuinrakennukset ovat suurin yksittäinen erä kansallisvarallisuudessamme vaikkakin päävastuu asuntovarallisuuden ylläpidosta kuuluu tietenkin omistajille on verotuki yhteiskunnan kokonaisedun mukainen monet asunnon omistajat lykkäävät tarpeellisia kunnostustöitä aiheuttaen näin korjausvelkaa ja myöhemmin vain kasvavia kustannuksia

voivat käyttää vähennystä vain siltä osin kuin on kyse asuntojen niin sanotuista sisäremonteista asunto osakeyhtiöiden asuinrakennuksiin tekemät perusparannus ja kunnostustyöt jäävät näin ollen vähennyksen ulkopuolelle erottelu vaikuttaa erityisen sattumanvaraiselta kun otetaan huomioon vähennyksen käyttömahdollisuus vapaa ajan asunnossa mökkiremonttiin tukea saa mutta oman asuintalon kunnossapitoon ei näinpä siis tuloveron asianomaista pykälää tulisi muuttaa siten että myös asunto osakeyhtiön perusparannuskustannuksia voitaisiin helpottaa ulottamalla tuki myös asunto

tämän lain olisi syytä astua voimaan mahdollisimman pian jo jo mielellään kuluvan kalenterivuoden aikana tätä erinomaista asiaa on pitänyt esillä jo edustaja pia viitanen toimiessaan asuntoministerinä tuo asia ei tuolloin edennyt juuri tässä kuvaamassani muodossa eteni kuitenkin mutta nyt tämä olisi varmaankin aika saattaa tuloverolakiin näillä edellä kuvaamillani perusteluilla

edustaja tuppuraisen lakialoitteeseen sisältyy vahva oikeudenmukaisuuslataus ja tämä asia on ollut vuosien varrella monta kertaa esillä myöskin eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostossa se ei kuitenkaan ole oikeastaan edes selvitysasteelle kunnolla koskaan edennyt ja syynä lienee aika paljon myöskin se että tällä olisi fiskaalisesti aika isot kustannukset tämän aina selitetty kaatuvan siihen muodolliseen seikkaan että pitäisi tehdä sitten yhtiöjärjestykseen muutos että joku kustannus on suoraan osakkaiden vastuulla eikä asunto osakeyhtiön vastuulla ja silloin kotitalousvähennys olisi mahdollinen toivon tälle edustaja tuppuraisen lakialoitteelle mahdollisimman hyvää menestystä valtiovarainvaliokunnan

herra puhemies tämä aloitteessa esitetty idea siitä että kotitalousvähennys ulottuisi myös kerrostaloihin ja kerrostaloasujiin näissä peruskorjausasioissa on mielestäni erittäin hyvä ja sen arvoinen että sitä edistetään puhemies kuten edustaja tuppurainen tuossa mainitsi viime kaudellahan siitä julkisesti aloin keskustella mutta silloin meillä korvaavana toimena kun ei tähän menty tuli peruskorjauksien edistäminen valtion asuntorahasto aran kautta jolloin suhdanneluonteisesti sataviisikymmentäviisi miljoonaa pistettiin mielestäni oikein esimerkiksi kerrostalojen peruskorjauksiin lähiöissä me tiedämme että meillä on tässä kansallisomaisuudessamme valtava korjausvelka ja siksi tämä on viisasta ja järkevää sekä suhdannetilanteen vuoksi että myös inhimillisesti koti ja asuminen

mahdollinen tiedän myös samaan aikaan että esimerkiksi kiinteistöliitolla on tästä tehtyjä laskelmia ja aivan selkeitä toteutettavissa toteutettavissa olevia malleja myös siksi toivon että nyt tästä voitaisiin ottaa koppia ja selvittää tämä mahdollisuus ja viedä tätä eteenpäin koska tämä aika jos mikä olisi hyvä käyttää myös peruskorjaamisen tukemiseen tämän korjausvelan valtavan korjausvelan

mutta jos asut kerrostalossa niin käytännössä isoihin peruskorjauksiin ei pysty käyttämään vastaavalla tavalla kotitalousvähennystä siksi esimerkiksi jatkumona sille että viime kaudella tuimme suhdanneluonteisesti aran kautta peruskorjausta voisi olla hyvin perusteltua viedä sitten tätä mallia eteenpäin

herra puhemies oikeastaan jatkan siitä mihin edellinen puhuja jäi varmasti suhdannepoliittisesti olisi oikein hyvä jos me saisimme myös sitten asunto osakeyhtiöissä niitä välttämättömiä korjaustoimenpiteitä liikkeelle aloite on vakava ja erittäin hyvin laadittu ja siitä kiitoksia sen allekirjoittajalle valtaosa suomalaisista asuu erilaisissa asunto osakeyhtiöissä ja tämä on sillä tavalla iso ja merkittävä seikka koskettaa monia kansalaisia monessa yhtiössä kun ajatellaan milloin meillä on rakennettu merkittävä määrä asuntotuotantoa on isot remontit isot perusparannukset edessä monessa taloyhtiössä asuu hyvinkin iäkkäitä ihmisiä ja tämä voisi olla yksi tapa mitenkä heidän tilannettaan voisi helpottaa olla iso remontti joka iäkkään ihmisen oman varallisuuden ja kansallisvarallisuuden kannalta olisi tarpeellinen ja se voi tuntua jopa liian pelottavalta kotitalousvähennys on ollut sellainen suomalainen menestystarina sillä on kyllä varmasti harmaata taloutta vähennetty paljon enemmän kuin yhdelläkään verohallinnon kuittitarkastajalla mutta oikeastaan ajatteluni liikkui vähän samaan suuntaan kuin edustaja kivirannalla että mikähän tämän fiskaalinen vaikutus vaikutus valtiontalouteen olisi se olisi mielenkiintoista kuulla että minkälainen hintalappu tälle keskeiselle mielenkiintoiselle uudistukselle olisi

arvoisa puhemies tämä edustaja tuppuraisen lakialoite on tervetullut sillä eriarvoisuus omakoti kerros ja rivitaloasujien välillä on valitettavasti tosiasia liittyen tähän kotitalousvähennykseen ja sen käytön ehtoihin tietysti tiukassa taloustilanteessa pitää olla tarkkana sen suhteen millä tavalla tällaisia

kautta meidän kansallisvarallisuus menee vielä huonompaan kuntoon nyt olisi oikea aika tukea ja käynnistää kerrostaloyhtiöiden tarpeellisia remontteja tein itse viime vuonna hieman vastaavan lakialoitteen siitä että kotitalousvähennys laajennettaisiin koskemaan

herra puhemies tämä edustajakollega tuppuraisen lakialoite esittää todellakin sitä että kotitalousvähennystä voisi käyttää myös asunto osakeyhtiön kustannuksiin niihin tärkeisiin perusparannus ja kunnossapitotöihin jotka takaavat yleensä rakennukselle lisää terveitä vuosia ja säilyttävät tai lisäävät myös tietysti asunnon arvoa ajatus kotitalousvähennyksen laajentamisesta edustajakollegan osoittamalla tavalla olisi varmasti tervetullut mutta tuo mieleen myös muutamia kysymyksiä jotka ovat lähinnä tulleet esiin kansalaisten yhteydenotoissa kun kotitalousvähennyksestä on keskusteltu ensinnäkin omistusasumista tuetaan jo tällä hetkellä eri tavoin samalla kun meillä on osalla alueistamme huutava pula edullisista vuokra asunnoista toisekseen saisiko tämä muutos tekemään remontteja asunto osakeyhtiöissä joita nyt on jostain syystä siirretty ja kuinka paljon sitten mitä tulee tähän olemassa olevaan tilanteeseen jos miettii esimerkiksi siivouspalveluita niihin kotitalousvähennystä käyttävät lähinnä hyvätuloisimmat taloudet koen että mahdollisiin asunto osakeyhtiöremontteihin osallistuvat tasa arvoisemmin myös pienituloisimmat ja keskituloisimmat taloudet sitten vielä yksi tärkeä palaute joka on tullut kentältä jos ja kun toivottavasti ollaan valmiita jatkossa eri hallituksissa ja myös tässä olemassa olevassa hallituksessa kehittämään niin tähän kotitalousvähennykseen liittyy myös tasa arvoisuusongelma meillä on paljon yksin eläviä ihmisiä osa omasta tahdosta osa ei jos talou dessa asuu yksin kotitalousvähennystä on mahdollisuus saada puolet siitä mitä pariskunnat voivat saada kaiken kaikkiaan tämän aloitteen tahtotila on vahvasti selvittämisen arvoinen ja tämä on myös sentyyppinen aloite että tässä ei varmasti ole minkäännäköisiä oppositio hallitus rintamia

puhemies todella kotitalousvähennyksen tarkoituksena on edistää työllisyyttä ja helpottaa ihmisten arkea ja myöskin hillitä harmaata taloutta mitä tulee muihin kiinteistöihin rivitaloihin ja kerrostaloihin ara tässä vielä muutama vuosi sitten tuki kuntoarvioita viisikymmentä prosenttia nyt se on lopetettu ja näitä arvioita ei juuri tehdä toinen seikka on että jos me haluamme täsmälleen täsmälleen kohdistaa valtion tukea

meillä on käytettävissä myöskin korjausavustukset tässähän varmaan olisi paikallaan tehdä vähän laajempi selvitys siitä mikä olisi tehokkain tapa edistää tasapainoisesti sekä omakotiasumisen että sitten rivi ja kerrostalokotien korjausta
arvoisa puhemies kun meillä on käytössä tämä kotita lousvähennysjärjestelmä niin sen muuttaminen entistä tasapuolisemmaksi asumismuotojen pistäminen samalle viivalle on ihan perusteltua ja harkinnan arvoista niin kuin tässä kollegat ovat tukea antaneet ei oikein järkeenkäypää perustelua sille ole että asunto osakeyhtiön osakkaat olisivat eri viivalla kuin omakotiasujat tässä on näitä ihan käytännön oikeudenmukaisuusnäkökulmia jotka myöskin nousivat keskustelussa esiin taloyhtiöille hyvin hintava linjasaneeraus saattaa johtaa siihen että kuukausieläke pienituloisella eläkkeensaajalla menee lähes kokonaan yhtiövastikkeeseen ja ihmiset kokevat että he joutuvat muuttamaan omasta kodistaan tai käytännössä jopa joutuvat muuttamaan omasta kodistaan kaikki ne toimet jotka tähtäävät siihen että nämä remonttien kustannukset jakautuvat oikeudenmukaisemmin ovat perusteltuja ja kiitän

arvoisa puhemies tässä edustaja tuppuraisen lakialoitteessa on esitetty kotitalousvähennyksen käyttöalan laajentamista ja ja kuten myös tässä lakialoitteessa on todettu kotitalousvähennyksen vaikutus asuntovarallisuuden arvon säilyttämisessä on on kieltämättä hyvin merkittävä ja samalla se edesauttaa kotimaista työllisyyttä osaltaan vähentänee myös harmaan työvoiman käytön houkuttelevuutta nämä nämä ovat hyviä perusteluja sille että kotitalousvähennyksen käyttöalan laajentamista voitaisiin ja tulisikin harkita harkita avoimin mielin ja sekä tässä lakialoitteessa että sen tiimoilta käydyssä keskustelussa on jo esitetty monia monia varteenotettavia kehitysehdotuksia mikä on hyvä asia nykyäänhän kotitalousvähennys voidaan myöntää muun muassa henkilölle joka teettää kunnossapito tai perusparannustöitä vanhempiensa tai isovanhempiensa käytössä olevaan asuntoon tai vapaa ajan asuntoon mutta asunto tai vapaa ajan asunto ei saa kuitenkaan olla vain lasten tai lastenlasten käytössä eli vanhemmat tai isovanhemmat eivät saa kotitalousvähennystä lasten tai lastenlasten asuntoon teettämästään remontista kotitalousvähennys voidaan siis myöntää ylenevässä polvessa mutta ei ei alenevassa ja voisikin olla loogista ja harkinnan arvoista että kotitalousvähennys myönnettäisiin jatkossa myös lasten asuntoon teetetyistä remonteista

herra puhemies käytän nyt tilaisuutta hyväksi koska tässä puhutaan niin tärkeästä aiheesta siitä miten me saamme tämän valtavan korjausvelan ihmisten kodeissa kurottua umpeen haluan myös muutaman sanan sanoa yleisemmin siitä kuinka tärkeää on tässäkin mielessä lähiöiden kehittäminen edustaja olavi ala nissilä aivan oikein tuossa omassa puheenvuorossaan puhui että pitää selvittää millä tavalla voimme parhaiten tukea tätä peruskorjausta meillä on tällä hetkellä olemassa esimerkiksi sellainen paperi jonka on tehnyt niin sanottu remonttiryhmä ja jossa on useita erilaisia toimenpiteitä miten voidaan edistää sitä että kodit tulevat remontoiduiksi ja perusparannetuiksi aikanaan osa näistä toimenpiteistä saatettiin alkuun ja voimaan jo viime kaudella mutta siellä on varmasti kosolti ideoita joita kannattaa jatkossakin tutkia ja edistää yksi iso kysymys tietenkin on sitten se miten näiden erilaisten